Arvoisa puhemies, arvostan kollega Devan asiantuntemusta asiassa.

Kysehän on järkyttävistä julmuuksista, kymmenientuhansien siviilien surmaamisesta sekä hyökkäyksistä muun muassa sairaaloita vastaan.

Lukuisat kansalaiset, jotka ovat jo kertoneet kokemuksistaan kansalliselle totuuskomissiolle, osoittavat sen, että srilankalaisilla on aito luja tarve ja halu käydä asiasta kansallista vuoropuhelua. Itse olen erityisen huolestunut niistä tiedoista, joiden mukaan myös kirkkoja ja moskeijoita vastaan on jälleen viime aikoina hyökätty. Sri Lankan valtion on ponnisteltava uskonvapauden ja myös uskonnonharjoittamisen turvaamiseksi.